Arvoisa puhemies, äänestin kollega Cashmanin mietinnön puolesta, mutta haluan silti korostaa, että kuten useat kollegani olen huolestunut siitä, että AKT maat eivät suostuneet kirjaamaan seksuaalista suuntautumista 8 artiklan 4 kohtaan, jossa luetellaan perusteita, joilla ei saa syrjiä. Homoseksuaalisuus on edelleen rikos 39 AKT maassa, ja viidessä niistä siitä voi saada jopa kuolemantuomion. Nyt äänestetyt muutokset sopimukseen tulee silti toki hyväksyä, mutta toivon, että seuraavalla kerralla Cotonoun sopimusta tarkastettaessa tämä kohta saadaan viimein muutettua vastaamaan perussopimuksia ihmisoikeuksista.